helsingistä oleva kauppatieteiden maisteri valtiosihteeri paula lehtomäki joka varamiehenä helsingin vaalipiiristä on tullut edustajantoimesta ensimmäinen toista kaksituhattaseitsemäntoista lukien vapautetun olli rehnin sijaan on tänään ensimmäinen toista kaksituhattaseitsemäntoista esittänyt minulle edustajan valtakirjansa ja ryhtynyt hoitamaan

kun edustaja maria lohela on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä on hänet valittu eduskunnan

kun edustaja mauri pekkarinen on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä on hänet valittu eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi vuoden kaksituhattaseitsemäntoista valtiopäivien ajaksi

av de avigivna

arvoisat edustajat kutsun teidät vuoden kaksituhattaseitsemäntoista valtiopäivien avajaisiin jotka pidetään huomenna torstaina toinen toista kaksituhattaseitsemäntoista

juhlamenoissa noudatetaan puhemiesneuvoston seitsemästoista kahdettatoista kaksituhattakaksitoista hyväksymiä ohjeita ekumeeninen avajaisjumalanpalvelus alkaa helsingin tuomiokirkossa kello kaksitoista pyydän edustajia kokoontumaan ennen jumalanpalvelusta kello yksitoista kolmenkymmenen kansalliskirjaston edustalle josta menemme kulkueena tuomiokirkkoon jumalanpalveluksen jälkeen valtiopäivien avajaiset alkavat finlandia talossa jonne kehotan edustajia siirtymään välittömästi kirkonmenojen päätyttyä valtiopäivien avajaisissa finlandia talossa tasavallan presidentti julistaa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista